Tässä nostetaan esille asioita, jotka valitettavan harvoin, itse asiassa eivät koskaan ole kuuluneet huippukokousten ja valtion päämiesten asialistalle.

Me tiedämme, että Euroopassa on 80 miljoonaa vammaista, joilla on vielä monia esteitä liikkuvuudessa ja joiden kohdalla pitäisi todella tehdä paljon parannuksia, jotta kansalaisten oikeudet toteutuvat. Toinen tärkeä asia, joka tässä nostetaan esille, on tämä eurooppalainen terveyskortti. Se oikeuttaa meitä Euroopan unionin kansalaisia saamaan terveydenhuoltoa hätätapauksessa toisessa maassa, mutta väitän, uskallan väittää, että moni suomalainen, moni eurooppalainen ei tiedä tästä oikeudesta mitään että kuluja korvataan, että voi kääntyä terveydenhuoltotapauksissa, äkillisissä tapauksissa, vieraan valtion palveluihin, toisen EU maan palveluihin. EUn ja jäsenvaltioiden pitää tiedottaa näistä enemmän ja poistaa vammaisten esteitä paljon nykyistä tehokkaammin.